ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kahdeksan

arvoisa puhemies eduskunnan kirjaston merkitys on tietenkin erittäin tärkeä eduskunnan toiminnan ja ennen kaikkea kansanvallan edistäjänä kirjaston toiminnan perustana on laki eduskunnan mukaan kirjaston tehtävänä on palvella eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin ja toimia eduskunnan keskusarkistona kirjasto toimii myös julkisena oikeudellista tietoa yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona sivistysvaliokunta toteaakin mietinnössään että kirjasto kaikkine tietopalveluineen on eduskunnan toiminnalle välttämätön mutta kirjastolla on myös tärkeä rooli suomen kirjastojen kokonaisuudessa kirjaston tehtävänä on lisätä kansalaisten aktiivisuutta valiokunta korostaa mietinnössään että työllään eduskunnan kirjasto tuo eduskuntatyötä ja lainsäädäntöä koskevan tiedon lähemmäksi kansalaisia ja tukee tällä tapaa omalta osaltaan de mok ratian toteutumista valiokunta pitää tärkeänä että kirjasto ja kehittää yhteistyötä muiden kirjastojen kanssa toiminnan vaikuttavuuden ja asiakkaiden saavuttamisen takaamiseksi kertomusvuonna kaksituhattaviisitoista kirjasto on toteuttanut kaksi toimintaan ja organisaatioon liittyvää merkittävää kehittämispäätöstä aukiolotunteja on supistettu yhdeksällä pilkku viidellä viikkotunnilla arki illoista muutos on tehty kirjaston hallituksen päätöksellä ja se on perustunut pitkäaikaiseen kävijämäärän seurantaan sekä perusteelliseen harkintaan muutoksen vaikutuksista lauantain aukiolo on säilynyt kuitenkin ennallaan mikä turvaa erityisesti työssäkäyvien ja muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuvien mahdollisuudet hyödyntää kirjaston ainutlaatuisia aineistoja toinen merkittävä muutos on ollut eduskunnan hallinnollisten kirjaamotoimintojen siirtäminen arkiston yhteyteen tämän organisaatiouudistuksen myötä eduskunnan kanslian asiakirjahallinnon ja arkistoinnin prosessit lähenevät toisiaan mistä on hyötyä siirryttäessä sähköiseen asiankäsittelyyn yhteenvetona voidaan sanoa että toimintavuosi kaksituhattaviisitoista oli kirjastolle monilta osin menestyksekäs kirjaston uusien asiakkaiden ja aktiivisten asiakkaiden sekä lainojen ja kuvalainojen määrät nousivat samoin kirjaston verkkosivujen kävijämäärät sekä koulutusosallistujien ja kirjaston tietopalvelun toimeksiantojen määrät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna valiokunta arvioikin mietinnössään että kirjastoa on vuonna kaksituhattaviisitoista

arvoisa rouva puhemies

kuin edustaja puumala totesi mietintö päättyy sangen kiittävästi valiokunta arvioi että kirjastoa on vuonna kaksituhattaviisitoista hoidettu hyvin

tässä yhteydessä mielelläni haluaisin nostaa esille muutaman asian joka tämän vuoden aikana on tullut mediassa näkyville

miksi meillä on eduskunnan kirjasto sen arvopohja ja toiminta vahvistavat demokratiaa sananvapautta luotettavan tiedon saavutettavuutta vapaata lehdistöä sekä rakentavaa kansalaiskeskustelua ja vaikuttamista suomalaiset valtamediat ja niiden päätoimittajat ottivat maaliskuussa tänä vuonna kantaa hyvin näkyvästi luotettavan median puolesta kannanotossaan päätoimittajat kiinnittävät erityistä huomiota suomalaisen suomalaisen keskustelutavan nopeaan muuttumiseen

eritoten sosiaalisessa mediassa solvaaminen halventaminen mustamaalaaminen ja suoranainen valehtelu ovat arkipäiväistyneet moniarvoinen viestintä ja sananvapaus sallivat erilaiset mielipiteet se ei tarkoita että kuka tahansa voi levittää mitä tahansa kenenkään siihen puuttumatta näin siis päätoimittajat

eduskunnan kirjasto ja kirjaston hallitus sitä arvomaailmaa sitä ajatusta mitä päätoimittajat maaliskuussa toivat esille moniarvoinen viestintä oikeisiin tietoihin perustuva journalismi ja vastuullinen sananvapauden käyttäminen ovat niitä asioita joita kirjasto edustaa ja joita suomalainen media edustaa

muuttuvassa mediaympäristössä on syytä kiinnittää huomiota kirjastojen merkitykseen luotettavan tiedon välittäjinä mediaosaamisen kouluttajina ja kansalaistoiminnan keskuksina

eduskunnan kirjasto sangen poikkeuksellinen instituutio maailmanlaajuisesti kun katsotaan parlamentteja se tekee arvokasta työtä oikeudellisen tiedon yhteiskuntatiedon ja eduskuntatiedon saralla

ensi vuosi on suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi ja se myös osaltaan asettaa kirjastolle ja kirjaston hallitukselle ja työntekijöille odotuksia ja vaatimuksia joihin pyritään vastaamaan niillä resursseilla sillä henkilökunnalla ja osaamisella

arvoisa rouva puhemies eduskunnan kirjaston puheenjohtajalle edustaja kiurulle kiitos hyvästä työstä itse sain kirjaston hallituksessa ensimmäisen vaalikauteni olla ja se oli mielenkiintoinen paikka kirjastot ovat varmasti kaikille suomalaisille tuttuja ja ja niillä on erityinen tehtävä ja on tärkeää että ne pystytään tulevaisuudessakin turvaamaan lähipalveluina mutta eduskunnan aivan erityisiä tehtäviä itse asiassa tänä tänä vuonna eduskunnan kirjasto sai neljännensadannen veteraanikansanedustajan haastattelun tehtyä kun kolmekymmentäkuusi vuotta kansanedustajana toiminut vasemmistoliiton esko juhani tennilä haastateltiin haastattelu oli pitkä ja perusteellinen itse asiassa kaiken kaikkiaan tällä hetkellä haastatteluja on kertynyt kuusikymmentäkaksituhatta sivua ja yli kaksituhattaneljäsataa tuntia se tarkoittaa että sodan jälkeen kansanedustajiksi tulleista tuhannestaneljästäsadastakahdesta kansanedustajasta yli neljäsosa on nyt pystytty haastattelemaan ja on hienoa että näin on pystytty toimimaan vuosittain näitä haastatteluja on tehty tuo minun yksi sellainen huolenaiheeni on ollut se toki toivon että edustaja kanerva jatkaa täällä edelleen että tämä järjestelmä toimii niin että haastatteluja ei tehdä kuin täältä luopuneista kansanedustajista kun edustaja salolainen oli hetken pois niin hänet haastateltiin mutta edustaja kanervaa kun kansa on halunnut hän on ollut täällä nyt neljäkymmentäyksi vuotta ei ole haastateltu tätä nostanut esille että eduskunnan kirjasto voisi haastatella myös tällaisia konkareita ilkka kanerva neljäkymmentäyksi vuotta kansanedustajana ben zyskowicz kolmekymmentäseitsemän vuotta sirkka liisa anttila erittäin pitkä pitkä kansanedustajakausi myös varapuhemies on on tehnyt tehnyt pitkän pitkän uran kansanedustajana kysyisin nyt kirjaston puheenjohtaja edustaja kiurulta koska pekkarinen kanerva zyskowicz anttila ja kumppanit voitaisiin

puhemies kuten se tuli esiin edellisessä keskustelussa kun lähetekeskustelua kävimme ihan hyvä idea mielestäni sitä voi kannattaa haluan tässä yhteydessä yleisesti kun kun puhumme kirjastosta jälleen kerran toistaa sen että kirjastolaitos on meidän kulttuurimme kruununjalokivi ja on hyvin tärkeää että meillä on kattava kirjastoverkko ympäri suomea suomalaiset rakastavat omia kirjastojaan ne ovat meille aivan sydäntä lähellä mutta siihen liittyy yksi huoli ja se huoli on nyt se että muistan kun tämä hallitus aloitti nämä norminpurkutalkoot ja se ilmoitti että eräs idea tässä olisi se että säädettäisiin laki tyyliin että joitakin lakeja kunnissa ei tarvitse noudattaa että säädetään laki että ei tarvitse vaikkapa noudattaa kirjastolakia tai säädetään laki että ei tarvitse noudattaa vapaan sivistystyön tai nuoriso tai kulttuuritoimijoiden lakia mikä tietenkin antoi ilmaan siitä tarkoittaako tämä nyt sitä että annetaan ikään kuin luvalla signaalia sitten kuntiin päin että säästäkää kirjastoista tai laskekaa tasoja tai muuta minä haluan tämän huolen tuoda julki meillä on tulossa kuten sanottu itsenäisyyden juhlavuosi ja siihen kuuluu ilman muuta se että kirjastoista pidetään hyvää huolta sdpn vaihtoehtobudjetissa esitämme sen lisäksi että esitämme monta muuta hyvää asiaa myös esimerkiksi korjausrahaa kirjastoille tämä olisi mielestäni ihan järkevä investointi tässä vaiheessa myös valtiolta samoin sitten haluan kyllä kiittää koko eduskuntaa tätä hallitusta ja viime kauden yhteistyökumppaneita siitä että tämä lainauskorvausasia on nyt vihdoin saatettu sitten se on arvokas asia se on hyvin tärkeä ja se on ollut vuosia eduskunnan vaateena viime kaudellahan saimme neljän miljoonan määrärahatason tuplattua kahdeksaan miljoonaan ja nyt se viedään maaliin parlamentaarinen työryhmä teki tässä viime kaudella työtä ja kaikki ryhmät sitoutuivat siihen että tämä viedään maaliin minusta se on hieno asia ja myös sanastolle kiitos yhteistyöstä

arvoisa rouva puhemies timo heinonen esitti näkemyksiä ja hieman kysymyksiäkin näistä veteraanikansanedustajien haastatteluista muistaakseni ensi vuonna on tarkoitus tehdä kaksitoista haastattelua ne ovat hyvin aikaa vieviä perusteellisia ja tietysti kuluja aiheuttavia ja tavoite siitä että kaikki päästäisiin haastattelemaan on kova kun oli huoli siitä tulisivatko istuvat kansanedustajat jotka ovat tehneet merkittävän ja pitkän parlamentaarisen uran ja jatkavat edelleen haastatelluiksi niin en voi sitä luvata mutta sen voin luvata että asiaa voidaan ensi viikolla kirjaston hallituksessa käsitellä kirjaston hallitus on kuitenkin positiivisesti suhtautunut siihen että esimerkiksi edellinen pääsihteeri seppo tiitinen haastateltaisiin koska hän on niin merkittävässä asemassa ollut näköalapaikalla ja sitä kautta arvokas tieto saataisiin talteen

puhemies oikeastaan sen verran halusin vain jatkaa tuota äskeistä puheenvuoroani kun huomasin äsken että salissa on myös ministeri grahn laasonen ja ajattelin olisiko ollut mahdollista että olisimme kuulleet nyt tästä normienpurkutalkooajatuksesta että mitä hallitus tässä itse asiassa ajaa takaa ja minusta on vähän harmi se että täällä nyt on näin vähän edustajia keskustelemassa näinkin tärkeästä asiasta ja toivoisin että täällä eduskunnassa voitaisiin

puheenvuoropyyntöä ei ole mutta ilmeisesti ministeri grahn laasonen haluaa sellaisen kuitenkin

edustajat todella iloisia uutisia täällä lainauskorvausten puolella eli kirjailijoiden lainauskorvaukset nostetaan vihdoin pohjoismaiselle tasolle kiitos kaikille tämän puolesta työtä tehneille ja ja hallitus tämän päätti toteuttaa vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta ja se on tietysti iso kulttuuriteko ja signaali myöskin sinne suuntaan paitsi että myöskin tuo sitten konkreettisesti apua ja edistää suomalaista kirjallisuutta ja kirjailijoiden mahdollisuuksia tehdä arvokasta työtään samoin nyt tällä hetkellä valmistelussa on ollut uusi kirjastolaki se on ollut lausuntokierroksella ja se on hyvin pitkällä ja tulossa eduskuntaan ja ja se on myös erittäin hieno laki vahva laki joka tulee vahvistamaan edelleen suomalaista kirjastolaitosta ja jatkossakin on niin että jokaisen kunnan tehtäviin kuuluu kirjastojen ylläpito ja kirjastotoiminta koko se sivistystehtävä mitä se kattaa ja kirjastot tuodaan tällä lailla uuteen aikaan edistetään digitalisaatiota ja pyritään turvaamaan kirjastotoiminnan resurssit

arvoisa puhemies kaiken synkkyyden keskellä nämähän ovat hyviä uutisia tarkoittaako tämä nyt myös sitä että todella samalla voidaan luopua tästä lakiehdotuksesta johon edustaja viitanen viittasi ja jonka mukaan sitten tätä uutta kirjastolakia ei tarvitsisi noudattaa kuntien

jos näin on niin se on erinomainen uutinen ja annan jo etukäteen siitä kiitokset että hallitus on tässä tarkistanut

arvoisa rouva puhemies se on toden totta ollut tarpeen ja hyvä että tätä uutta kirjastolakia on lähdetty valmistelemaan ja se on tarpeen ja tärkeää ja tietenkin nämä periaatteet että siinä säilyy se kirjastojen maksuttomuus ja kaikki nämä ovat hyvä hyvä asia ja niin uskoisin tapahtuvan tässä mutta nyt kysymys kuuluu juuri tästä että mikäli me teemme hienon uuden kirjastolain niin onko se nyt sitten siinä muodossa edelleen kuin se oli silloin kun hallitusohjelmaan kirjattiin että ei sitten sen jälkeen ilmoitetakin kunnille että nyt kun tässä vähän saatte säästömahdollisuuksia ja normeja puretaan niin sitten ei tarvitse tiettyjä lakeja noudattaa eli onko nyt se uutinen hyvä että okei hallitus ei näin tule toimimaan vaan kirjastolakia tulee noudattaa vai onko tässä nyt tulossa joku tällainen operaatio sitten että kunnille ilmoitetaan että teemme lain mutta ei sitä noudattaa tarvitse

kunnan tehtäviä ja ja osa kunnista järjestää ne palvelut itse ja osa kunnista järjestää toisten kuntien kanssa tämä kirjastolaki tulee vahvistamaan sitä kuntien vahvaa sivistystehtävää huolehtia näistä sivistyksellisistä perusoikeuksia ja ja kirjastoista jotka ovat meidän sivistysyhteiskunnan ihan kulmakiviä mutta samaan aikaan meillä on myöskin iso tehtävä siinä että kirjastot uudistuvat ajassa jotta ne tavoittavat uusia kohderyhmiä tämä digitaalisuus on yksi tärkeä suunta ja kirjastoilla on ollut iso rooli esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamisessa kotouttamisessa olohuoneena kohtaamispaikkana kirjastot ovat yhä enemmän myöskin ihmisille paitsi tiedon hankinnan areenoita myöskin myöskin esimerkiksi työhuoneita tänä päivänä moni viettää mielellään aikaa siellä kirjojen ympäröimänä sivistyksen parissa ja siellä lisäksi järjestetään hyvin monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja ohjelmaa eli kirjastojen tehtäväkenttä monipuolistuu mutta perustehtävät säilyvät ja me pidämme hyvää huolta siitä että suomalaiset kirjastot elävät ajassa

puhemies kiitoksia siitä että ministeri täällä nyt toteaa että periaatteena tulee olla se että kirjastolakia tarvitsee noudattaa haluan vielä tässä puheenvuorossa nyt varmistaa että toivottavasti tämä tarkoittaa käytännössä sitä että normienpurkutalkoot eivät tule koskemaan kirjastoja eikä eikä kuntia millään tavalla

on merkittävä uudistus ja itse asiassa tämänsuuntaista olisi odottanut jo silloin kun teillä oli ministerinsalkku kun meillä on ollut kirjastolaki jossa velvoitetaan että kirjasto pitää olla mutta itse asiassa minkäänlaisia vaateita ei ole ollut siitä mitä siellä kirjastossa on niin jos teillä olisi ollut halu ministeriaikananne vahvistaa tätä te olisitte voinut tehdä tiukemmat vaateet siihen mitä kirjastossa pitää olla nyt on määritelty vain se että kirjasto pitää olla äsken kuulimme kuinka ministeri grahn laasonen toi esille että kirjastolaki uudistetaan niin että se vahvistaa kirjaston roolia jokaisessa kunnassa ja toi esille

eli ei riitä että on ne pelkät seinät mitä demarien aikana on on ylläpidetty vaan nyt pitää saada sinne hyvää uutta sisältöä

rouva puhemies ehkä edustaja timo heinonen ei tiedä sitä tai tunne ehkä tätä lähihistoriaa nimittäin minun minun aikanani nimenomaan silloin me käynnistimme edellisen hyvän hallituksen toimesta tämän kirjastolain valmistelun työryhmä perustettiin ja ministerin vahva tahto silloin oli se että tähän työryhmän toimeksiantoon kirjoitetaan että kirjastolaitoksen on tulevaisuudessakin säilyttävä maksuttomana ja tähän toimeksiantoon kirjoitettiin juuri näitä tärkeitä asioita joita työryhmä lähti selvittämään ja lakia valmistelemaan eli

tavallisen kirjastonkäyttäjän kannalta tässä on nyt varmaan turha lähteä kinastelemaan siitä kuka niin sanotusti korjaa pisteet jos tämä uusi kirjastolaki tulee se on selvä että se laitettiin edellisen hallituksen aikana eteenpäin ja me toivomme annamme kaiken tuen sille että tämä hallitus vie sen vie sen maaliin se on selvä

mutta sitten olen kyllä huomaavinani että tässä hallitus on tekemässä nyt vähän suunnanmuutosta jos ymmärsin oikein edustaja heinosen puheenvuorot niin nyt hallitus on lisäämässä normiohjausta kirjastojen sisään hän totesi että aikaisemmin säädettiin vain että pitää olla kirjasto ja nyt hallitus tuo normeja siihen mitä sieltä kirjastosta pitää löytyä kun ottaa huomioon että sanni grahn laasonen oli aikoinaan käynnistämässä näitä normitalkoita niin näyttää siltä että hallitus on tarkistamassa linjaa ja en nyt tiedä katsotaan laki onko se hyvä vai huono mutta minusta se ajatus että normit eivät ole aina paha tai aina hyvä se että hallitus tässä tarkistaa linjan on

arvoisa rouva puhemies tässä on erilaisia uhkia maalailtu asia on tärkeä ja se pitää ottaa vakavasti kirjastolaitos on suomalaisen sivistyksen yksi perusjalka siitä olemme varmaan kaikki samaa mieltä haluan kuitenkin tuoda ihan näin muistutuksena hallituksen merkittävän päätöksen joka varmasti oppositiolle kelpaa meille kaikille kelpaa eli aivan tähän lähelle töölönlahden rannalle nousee helsingin uusi keskustakirjasto joka palvelee kaikkia suomalaisia se ei ole mikä tahansa pikkuhanke se on sata miljoonaa euroa josta valtiontukea tulee noin kolmekymmentä miljoonaa euroa se ei tietenkään koko kuntakenttää ratkaise mutta se on merkittävä signaali ja siitä asiasta varmasti kaikki voimme olla iloisia